lähetekeskustelua varten esitellään nyt päiväjärjestyksen viides asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kuudennesta

keskustelu jatkuu

arvoisa puhemies ympäristöministeriön pääluokassa hallituksen budjettiesitys tuo itse asiassa monia eduskunnan aiemmissa keskusteluissa kaipaamia parannuksia lisäyksiä täydennyksiä ei välttämättä määrärahamääriltään kovin suuria koska koko ympäristöministeriön varsin pieni rahamääräisesti mitattuna mutta niitä parannuksia mitä täällä on kipeästi kaivattu kaiken kaikkiaan ympäristöministeriön talousarvion pääluokka on satakahdeksankymmentäyksi pilkku kaksi miljoonaa ensi vuodelle se on viisi pilkku kuusi miljoonaa vähemmän kuin kuluvana vuonna varsinaisessa talousarviossa ja väheneminen johtuu esimerkiksi eun ympäristörahaston ympäristö ja luonnonsuojeluhankkeiden rahoitusosuuksien poistumisesta täältä talousarviosta myös suomen ympäristökeskuksen toimintamenot vähenevät jonkin verran alusinvestoinnit vähenevät eli tämänkaltaisia asioita sitten talousarvion ulkopuolella valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi sataseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin ja seitsemän miljoonaa euroa korkotukiin lisäksi valtion asuntorahastosta tuloutetaan kaksitoista miljoonaa euroa talousarvioon muihin tarkoituksiin käytettäväksi mikä sitten on mielestäni se ehdottomasti paras muutos verrattuna kuluvaan vuoteen kyllähän se on tuo vahva satsaus metsien monimuotoisuuden turvaamiseen eli metson rahoituksen tuntuva lisääminen ensi vuodelle tulee kuluvaan vuoteen verrattuna kaiken kaikkiaan kymmenen miljoonaa euroa tähän monimuotoisuutta vahvistavaan työhön siitä kaksi miljoonaa maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ja kahdeksan miljoonaa ympäristöministeriön eli näillä varoilla pystytään turvaamaan se että metso ohjelman toteutus jatkuu täysipainoisesti ja maanomistajat voivat halutessaan tarjota valtiolle suojelun arvoisia alueita täyttä korvausta vastaan lunastettavaksi tällä tavoin pystytään merkittävästi arvokkaita metsäympäristön kohteita ja myös puustoisia soita säilyttämään tuleville

vahvistamaan luontomatkailun edellytyksiä kaiken kaikkiaan pari miljoonaa euroa lisää tulee metsähallitukselle siihen että se voi matkailua palvelevaa palveluvarustusta ja virkistysmahdollisuuksia parantaa totta kai kaikki nämä ovat myös sen normaalin tavallisen perusretkeilijän käytettävissä mutta ilman muuta se että kansallispuistojen palveluvarustus paranee luo mahdollisuuksia luontomatkailuun ja siihen liittyvään yritystoimintaan itämeren ja sisävesien tilaa parannetaan edelleen muistatte että meillä on nämä kärkihankkeet ravinteiden kierrätyksen tehostamisesta ja myös budjettiriihessä pystyttiin jonkin verran lisäämään määrärahoja kaiken kaikkiaan seitsemän miljoonaa näihin vesistökunnostuksiin ja kalateitten aiempaa suurempiin määrärahoihin pieniä rahoja mutta oikein kohdennettuna niillä saadaan tuiki tärkeitä paikallisia hankkeita tuettua

ilmastosuunnitelman jolla toimeenpannaan päästövähennyksiä päästökaupan ulkopuolella toimia vahvistetaan tuodaan tämmöinen miljoonan euron määräraha siihen kuntien ja maakuntien ilmastotyötä ja ilmastostrategioita ja ja suunnitelmia voidaan valtion puolesta tiedollisesti avittaa ja vauhdittaa puurakentaminen hyvät edustajat saa kahden miljoonan lisäpanostuksen mitä sillä tehdään sillä tehdään sitä että niitä tiedollisia puutteita ja osaamisvajetta eri ammattiryhmissä voidaan täydennyskoulutuksen keinoin parantaa lisäksi tämä mahdollistaa semmoisen saumattoman yhteistoiminnan niitten halukkaitten kaupunkien ja alueitten kanssa joilla on suunnitelmia puurakentamisen edistämisestä energia ja ilmastostrategian toimeenpanoon aivan tuon strategian kaavailujen mukaisesti puuhan on se rakennusmateriaali joka vuosikymmeniksi tai vuosisadoiksi sitoo hiiltä olemassa oleviin rakenteisiin

asuntopolitiikan puolelta vielä arvoisa puhemies muutama nosto vuokra asukkaitten talousongelmien ehkäisyyn tulee miljoonan määräraha tämä on tärkeä juttu vaikka määräraha on pieni meillähän on tällaista velkaneuvontaa silloin kun asiat ovat jo niin sanotusti huonosti pystyttäisiin vuokra asukkaille tarvittavaa neuvontaa antamaan jo ennaltaehkäisevästi ennen kuin esimerkiksi joku nuori joutuu tilanteeseen että ei ole enää varaa vuokra asuntoon on tärkeää lähteä tällä kokeiluhankkeella katsomaan mitä tämänkaltaisella toiminnalla saavutetaan kiinteistö ja rakennusala elää myös digitalisaation tuomaa muutosta ja hallituksen kärkihanketta kyseistä aihetta koskien rahoitetaan ensi vuonna vajaan neljän miljoonan satsauksella

tapaan käymme debatin

puhemies ministeri tiilikaiselle on helppo antaa kiitosta valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaostossa käynnistimme jo tämän budjetin käsittelyn ja erityisesti haluan antaa kiitosta näihin luontopalveluihin tulevasta rahasta on panostettu merkittävästi meidän kansallispuistoihimme yli kuusi pilkku kuusi miljoonaa kävijää käy näillä metsähallituksen alaisilla alueilla ja jokainen kävijä jättää yli kymmenen alueille sillä on iso merkitys kiitosta haluan antaa myös tästä metso rahasta joka on nyt nostettu sille kuuluvalle tasolle pystytään jopa neljätuhattayhdeksänsataa hehtaaria ensi vuonna suojelemaan näitä etelä suomen herkimpiä metsiä monimuotoisuusohjelman kautta myös asuntotuotannossa te ministeri tiilikainen olette laittanut aivan uudenlaisen draivin päälle asuntotuotanto on nyt sellaisissa luvuissa kuin sen pitää olla tänään jo ensimmäiset viestit kertoivat siitä että uusia asuntoja rakennetaan yli neljäkymmentätuhatta ja mikä tärkeintä pieniä asuntoja vuokra asuntoja vielä alleviivaan että teidän kaudellanne myös vuokrien nousu on saatu taittumaan ja tämä on se tavoite mitä olemme yhdessä tavoitelleet kiitos siitä

on todellakin tämä miljoona sinne vuokra asumisen neuvontaan tulee sehän on ollut sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on myös hyvä asia että asuntotuotanto on korkealla tasolla on vain hieman hämmentävää se että esimerkiksi vapaarahoitteinen vuokra asuntotuotanto lepää hyvin pitkälle

asuntorahastojen varassa ja tiedetään että siellä tuotto odotukset ovat erittäin kovat toinen iso ehkä kansantaloudellekin tuleva ongelma on se että uusia vapaarahoitteisia omistusasuntoja rakennetaan periaatteella joka on kuluttajille aika epäselvä ja joka johtaa siihen että nämä asunto osakeyhtiölainat kasvavat perheillä erittäin korkeiksi kysyn mitä tälle aiotaan tehdä sitten tänne ympäristöpuolelle

tiilikaiselle tästä todella hienosta tärkeästä työstä minkä olette kyse on pienistä rahoista mutta meidän yhteiskunnallemme niin tärkeästä kokonaisuudesta ettei sitä moni ymmärräkään yksi olennainen asia on nämä ilmastoasiat metso asiaan saatiin nytten lisää rahaa tämä on erittäin hyvä asia ja lulucf neuvottelut onnistuttiin tähän asti ihan hyvin hoitamaan paljon töitä siinä on vielä tehtävissä mutta minä uskon että näillä meidän ympäristöministeriömmekin tekemillä toimenpiteillä saadaan vaikutettua siihen että me saamme näissä ilmastoasioissa todella hyviä vaikutuksia aikaiseksi ja meihin uskotaan siinä että me todellakin kehitämme meidän ilmastoasioitamme ja pyrimme koko ajan parempaan tilanteeseen sitten näistä metso asioista vielä se että vaikka näitä rahoja on vain kymmenen miljoonaa enempi toivottaisiin niin näin metsänomistajana tiedän sen että lähes kaikilla meillä metsänomistajilla on omat suojelualueemme

arvoisa herra puhemies huoli luonnon ja metsien monimuotoisuudesta ei kyllä tällä budjetilla helpotu luonnonsuojelun määrärahat ovat edelleen noin puolet siitä mitä että metsoon on saatu lisää rahaa mutta kun täällä ministeri sanoi että nyt ollaan riittävällä tasolla niin edelleen puuttuu kaksi miljoonaa jotta pysyisimme tavoitetasossa metso ohjelman suhteen tämä on asia johonka eduskunta voi omassa budjettikäsittelyssään tuoda muutoksen kiitosta haluaisin antaa puurakentamisen edistämisestä ja erityisesti vuokra asukkaiden talousongelmien ehkäisyohjelmasta tästä miljoonasta kuulisin mielelläni lisää miten se tarkalleen ottaen aiotaan käyttää uutiset todella ovat olleet ilahduttavia asuntorakentaminen on vilkasta ja nyt nähdään jo pientä trendiäkin siitä että varsinkin uusissa vuokrasopimuksissa jos eivät nyt vuokrat laske niin se nousu on ainakin katkennut pääkaupunkiseudulle erityisesti pitää rakentaa lisää ja tässä mal sopimus on mitä olennaisin nyt lähti luonnos uudesta pitkän pitkän korkotuen uudistuksesta liikkeelle miten siihen mahdollisesti tulevat muutokset asettuvat mal sopimukseen mennäänkö vanhalla vai mennäänkö uudella

ministerille kiitos siitä että metsossa kalateissä ja puurakentamisessa mennään oikeaan suuntaan ei ei riittävästi mutta suunta on oikea sitten yksi kansallinen ja yksi kansainvälinen kysymys kansallinen liittyy meidän luonnonsuojelualueverkkoomme ja kansallispuistoihimme monet olivat iloisia hossan uudesta puistosta tänä vuonna mutta toivovat myöskin porkkalanniemelle kansallispuistoa missä tahdissa näillä varoilla saadaan kansallispuistoverkkoa laajennettua milloin tulee porkkalanniemeen kansallispuisto

olette eurooppalainen ympäristöministeri ja olette varmasti seurannut presidentti trumpin hyvin kriittistä ilmastopolitiikkaa nyt hän puhuu pariisin sopimuksen avaamisesta millä mielellä tätä kuuntelette mitä eurooppalaiset ministerit aikovat tässä

puhemies talousongelmaisten vuokra asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen kokeiluhanke on on todella kannatettava hanke on ongelmien ennaltaehkäisyä jos kotitalouksia kannustetaan muuttamaan pysyvämmin talouden ja elämänhallintaa ja tämä voi estää monen asukkaan vaikeamman syöksykierteen mutta sitten hallitus budjettiriihen yhteydessä tehnyt pöytäkirjamerkinnän missä lukee hallitus valmistelee valtion asuntorahaston varojen sijoittamista tuottavilla tavoilla jotka lisäävät kohtuuhintaista asuntotuotantoa parantavat työllisyyttä ja vahvistavat kestävää kasvua päätökset tehdään täydentävän budjettiesityksen yhteydessä voisiko ministeri vähän enemmän avata tätä pöytäkirjamerkintää mitä tämä kaavailu sisältää

että ympäristöministeri kimmo tiilikainen on omaa työtään tehnyt suurella sydämellä ja hyvillä hyvillä tuloksilla lulucfn lulucfn saaminen oikeaan asentoon ja sen hoitaminen loppuun asti on valtavan hieno teko siitä lämmin kiitos omalta osaltani kun tässä puhutaan jatkuvasti siitä että suomeen pitäisi saada suojelualueita lisää on syytä kuitenkin muistaa että suomi on euroopan unionin se ehdoton ykkönen mitä suojelualueiden määrään ja laatuun tulee meillä on kaksi vaihtoehtoa metsiensuojelu tai sitten katsotaan että metsien hakkuu on tuhoamista näinhän ei suinkaan ole kaikki metsäammattilaiset ovat käyneet kurssinsa ja opiskelleet jotta osataan huomioida eri kohteet osataan homma hoitaa ja silti koko ajan annetaan kuva että metsien hakkaaminen on metsien tuhoamista suinkaan niin ei ole meillä on noin kolme neljäsataatuhatta metsänomistajaa metsätilaa joista hyvin iso osa on sellaisia tiloja joissa hakkuutoimintaa on kovin harvoin elikkä meillä on sisäänrakennettu suojelujärjestelmä johon ei hyvin paljon miljoonia kyllä kannata työntää koska se se toimii itsestään ilmaiseksi

puhemies suomen alkuperäisluonto on erittäin vakavasti uhattuna ja siksi on suorastaan välttämätöntä että nyt saatiin metsoon lisää rahaa jotta voidaan päästä eteenpäin suojelussa on tärkeää että tätä jatketaan sillä tavalla että seuraavan vuoden budjettiin tähän tulee myöskin rahaa että päästään edes siihen sataantuhanteen hehtaariin joka on metson tavoitteena se on erittäin tärkeätä myöskin on hyvin tärkeätä että pannaan heti toimeen ostot maanomistajien kanssa koska nyt on rahaa nyt on tehtävä tätä tätä kauppaa toinen asia lyhyesti nämä kalatiet kemijoen kalateitten rakentaminen missä mennään siinä seitsemänkymmentä vuotta on odotettu ja kohta on lopullisesti kalakanta niin tuhoutunut että sitä ei voida enää uusia mitä tehdään kemijoen osalta hyvä että on vähän lisää rahaa myöskin muihin vesistöhankkeisiin olen huolestunut myöskin ylläksen kaivoshankkeesta se tuhoaisi vakavasti vesistöjä sillä alueella

ärade talman kun opiskelijoiden asuntotuki siirrettiin yleisen asumistuen piiriin tiedettiin että ruokakuntakäsitteestä tulee ongelma ja tämä huoli on nyt materialisoitunut samassa asunnossa asuvat kaksi eri ruokakunnan jäsentä käsitellään usein perheenä ja vaikutusta asumistukeen te tunnistatte varmaan tämän ongelman ja kuulisin mielelläni miten tämä aiotaan nyt korjata toinen asia me olemme nyt omin toimin raskaasti leikkaamassa hiilinieluamme ja silloin on entistä tärkeämpää että ne puut jotka hakataan ohjataan pitkäikäisiin tuotteisiin eli puurakentamista pitäisi edistää tulevassa mrln muutoksessa olette olette muuttamassa kerrosalamääritelmää tavalla joka lisää materiaalineutraliteettia ja se on äärimmäisen hyvä asia ongelma joka vielä on olemassa on se että suomessa puurakentamisessa vaaditaan sekä vöitä että henkseleitä sekä rakenteellista palosuojausta että sprinklausta eli suomalainen puu palaa vielä ruotsalaista puuta paremmin

arvoisa herra puhemies minäkin haluan kiittää siitä että luonnon monimuotoisuuteen tarkoitettuja resursseja budjetissa metson osalta kasvatetaan mutta aivan kuten tässä keskustelussa muut edustajat ovat jo todenneet rahoitus ei vieläkään ole riittävällä tasolla jos haluamme tähän tärkeään aiheeseen saada muutoksen luonnon monimuotoisuuden katoaminen myös suomalaisessa metsässä ja luonnossa on ihan todellinen haaste ja siihen on tartuttava myös luontomatkailun osuus ansaitsee nähdäkseni kiitoksen siihen liittyen toivoisin kuitenkin että tätä nyt hallinnollisesti paremmin ohjattaisiin koska näyttää siltä että se on todella moninaisten toimijoiden kenttä josta puuttuu koordinaatio mutta ministeri haluaisin kysyä teiltä ympäristöjärjestöjen rahoituksesta te tiedätte yhtä hyvin kuin mekin että järjestöt toimivat hyvin tärkeinä asiantuntijoina esimerkiksi eduskunnan suuntaan ja ovat myös tärkeässä roolissa kansalaisten aktiivisuuden virittämiseksi ja ylläpitämiseksi

arvoisa puhemies hallituksen lisämäärärahat metso ohjelmalle ovat toki oikeansuuntaiset suomen luonnon monimuotoisuus on uhattuna muun muassa lahopuusta on on puutetta ja sen takia monet eliölajit uhkaavat kuolla sukupuuttoon tosin täytyy sanoa että metso ohjelma ei ole lähelläkään sitä tasoa kuin sen alun perin piti olla ja miten asiantuntijat sen ovat tarkoittaneet eikä luonnonsuojelumäärärahojen määrä ole lähelläkään edes sitä tasoa mitä se oli vuonna kaksituhattaviisitoista eli kehotan teitä suurempaan kunnianhimoon haluaisin kysyä soidensuojeluohjelmasta joka muutama vuosi sitten keskeytettiin kautta koko suomen on inventoitu arvokkaita tärkeitä soita ja myös suoluonto on hyvin herkkää ja haavoittuvaista ja uhanalaista aiotteko ministeri tiilikainen viedä eteenpäin soidensuojelua ja minkälaisia toimenpiteitä on tulossa soidensuojeluohjelman eteenpäin viemiseksi

puhemies omalta osaltani haluan myös kiittää ministeri tiilikaista erinomaisesta työstä lulucf asiassa on erittäin tärkeää että saimme siinä erävoiton mutta varsinainen asiani koskee kansallispuistoja nehän ovat meidän helmiämme voi sanoa että aarreaittoja kuten täällä on nostettu esille niitten tärkeys juuri saamani tiedon mukaan luontomatkailu on maailmanlaajuisesti jo ylittänyt suosiossaan kaupunkimatkat vielä aurinkomatkat tämmöiset lomamatkat ovat edellä mutta tämä kertoo mihin suuntaan ollaan menossa ja meidän kansallispuistomme ovat erittäin tärkeä matkailukohde sen takia on äärimmäisen tärkeää että siitä infrasta millä ne ovat saavutettavissa pidetään kiinni ilolla tervehdin että löytyi rahoitus muun muassa saanan päälle menevien portaiden korvaamiseen mutta tarpeita on vielä paljon haluaisinkin kysyä ministeriltä miten me saisimme tätä vähän paremmin tsempattua että me saisimme olemassa olevat

suunnittelee mittavia hakkuita oulujärven retkeilyalueella kuostonsaaressa ja kaarresalossa hakattavan metsän joukossa on jopa yli kaksisataa vuotiasta metsää hakkuut ovat oulujärven retkeilyalueen perustamissäännöksen vastaisia vastaisia ja vastoin oulujärven naturan boreaalisen luonnonmetsän heikentämiskieltoa kaarresalo on aiemmin suojeltu hakkuilta metsähallituksen omalla suojelupäätöksellä mutta nyt metsähallitus on

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille äärimmäisen hyvästä politiikasta tämä hallitus noudattaa ja tekee vihreämpää politiikkaa kuin moni hallitus aikaisemmin metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä haluaisin kysyä kun metsähallitus hoitaa kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita ja meillä on erittäin arvokas autiotupaverkosto missä kunnossa tämä verkosto on tiedän että valmisteilla on korjausvelkaa koskeva selvitys jossa siis

luonnonpuistoihin mutta myös monesti autiotupiin liittyvää korjausvelkaa selvitetään saadaanko tämä selvitys ympäristövaliokunnan käyttöön jo talousarviokäsittelyn yhteydessä luontomatkailuhankkeesta haluan erityisesti kiittää niin kuin täällä on sanottu luontomatkailu on kasvava trendi esimerkkinä hossan kansallispuiston kävijämäärä on tänä vuonna kaksinkertaistunut viime vuoteen nähden kiitos siitä

ympäristömme eteen muun muassa tuo puurakentamisen kokonaisuus on erinomainen paljon voisimme kuitenkin suomessa vielä lisätä puurakentamista ja tähän kyllä auttavat muun muassa suuret normien purut mitä mitä on tehty ja nyt nämä ohjelmat mitä mitä valtiokin vauhdittaa lisäksi vaelluskalakantojen elvyttämishankkeet ovat äärimmäisen positiivisia kuten myös metso ohjelman lisäykset kymmenen vuotta sitten todella silloiset ministerit anttila ja ja tiilikainen tämän erinomaisen metso ohjelman saivat aikaan eli siitäkin nyt myöhästyneet kiitokset ja on hienoa että tätä jatketaan edelleen metsien monimuotoisuus on kuitenkin äärimmäisen koko luonnon kestävyyden kannalta kiertotalouteen on myös satsauksia suomi on brändätty hienosti maailman kärkimaaksi

kun keskustelemme luonnon ja ympäristönsuojelusta on hyvä muistaa aikaperspektiivi pitkäjänteisesti eteenpäin joskus sitä kannattaa katsoa taaksekinpäin viitaten edustaja kiurun kehuihin tämän hallituksen luonnonsuojelumyönteisyydestä on todettava että koko luonnonsuojelurahojen kehystaso oli edellisellä hallituskaudella kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa nykyinen hallitus leikkasi niistä ensi töikseen kahdeksantoista pilkku viisi miljoonaa ja nyt tasoa

näin ei valitettavasti ole tuon erinomaisen ohjelman hyödyistä huolimatta
arvoisat edustajat tämä debattikeskustelu jatkuu suuren valiokunnan kokouksen tauon jälkeen sitä ennen kuitenkin kaksi minuuttia ministerille

kiitos arvoisa puhemies aika on hyvin rajallinen joten ensinnäkin kiitän kiitoksista hyvin olette tunnistaneet nuo parannukset mitä ensi vuoden budjetti sisältää muutama kysymys mitä haluan kommentoida edustaja haavisto kysyi kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tilanteesta yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen siitä mitä eu voi tehdä eu voi tietenkin panna toimeen oman lainsäädäntönsä ja edetä siinä että se oma sitoumuksemme pariisin sopimuksen täytäntöönpanoksi valmistuu mahdollisimman nopsasti sen lisäksi pitää tehdä ja se tekee kuten yksittäisten jäsenmaitten ministeritkin ilmastodiplomatiaa nyt on äärimmäisen tärkeätä että muut toimijat eivät katso yhdysvaltoihin vaan katsovat sitä mitä eu kiina japani kanada meksiko intia indonesia tämänkaltaiset maat yhdessä tekevät meillä on laaja sitoutuminen pariisin sopimuksen toimeenpanoksi ja myös maailman suurimmat g kaksikymmentä miinus yksi käytännössä toteuttavat pariisin sopimusta eilen turussa sain vetää eun ja kiinan välistä vesifoorumia ja ylipäänsä ympäristönsuojeluun liittyvän yhteistyön lisäämiselle eun ja kiinan välillä ei pelkästään ilmastoasioissa vaan muutenkin on nyt tilaus muutamat kysymykset koskivat ylivelkaantuneitten neuvontaa siitä tuli kiitoksia se on hyvä asia olen onnellinen että tämä kokeiluhanke käynnistyy sen mitä kaikkia konkreettisia toimenpiteitä se sisältää jätän sitten vielä asiantuntijoitten päätettäväksi en itse lähde sitä mestaroimaan soidensuojeluohjelmasta kysyttiin valtiohan on omalta osaltaan toimeenpannut soidensuojelua noin kolmekymmentäkuusituhatta hehtaaria lisää suojelusoita metso puustoisia suojelusoita metso puustoisia soita pystytään suojelemaan sitä kautta ja luontolahjani suomelle kampanja tuo myös lukuisia suojelun pariin tässä puhemies päällimmäiset

arvoisa rouva puhemies pyrin olemaan tiivis nimittäin äsken en energiapuolesta tullut sanoneeksi esittelypuheenvuorossani mitään vaikka se tarkoitus toki oli että sekä ympäristöministeriön että työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston asiat kertaa joten ihan muutama lausahdus näihin energia asioihin oikeastaan keskeistä on että nyt ensi vuoden budjetissa alkaa energia ja ja ilmastostrategian toimeenpano johon varattiin keväällä kehyspäätösten yhteydessä kahdenkymmenenviiden miljoonan euron vuosittainen määräraha parlamentaarinen liikenteen rahoitusta pohtinut työryhmä pohti myös liikenteen vähäpäästöisyyden edistämistä ja juuri tämän työryhmän esitysten mukaisesti on käytännössä sitten myös käytetty energia ja ilmastostrategian mukaisia määrärahoja ne jakautuvat usean ministeriön alueelle mutta on ehkä hyvä kerrata se että koska on tästä strategian toimeenpanosta kyse niin siellä on mukana juuri tuo sähköautojen hankintatuki sähkö ja kaasujakeluinfran rakentamisen tuki muutostuki polttomoottorikäyttöisiin autoihin kun niitä muutetaan kaasukäyttöisiksi tämänkaltaisia asioita

sen lisäksi näitä elementtejä ovat erilaiset neuvontamäärärahat energia ja ilmastostrategian tavoitteitten aikaansaamiseksi ja jo aiemmin mainittu puurakentaminen ja niin edelleen tietysti hyvä puoli on myös se että ensi vuonna meillä on sitten tänne uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden edistämiseen varsin hyvä määrärahasatsi nämä energiatukivaltuudet nousevat kaiken kaikkiaan viiteenkymmeneenviiteen miljoonaan missä on parinkymmenen miljoonan korotus kuluvaan vuoteen verrattuna joten aika aika paljon pystytään tällä energiatukipuolella sitten hankkeita saamaan käyntiin ja uskon että hyviä hankkeita todellakin riittää oikeastaan tässä nämä muutamat sanat koskien tuota energiapolitiikkaa kun nyt tuota puhemiehen armeliaasti myöntämää aikaa on vielä jäljellä niin käytän sen hyväkseni vastatakseni muutamiin niihin asioihin joita tuli esille tuossa äskeisessä setissä ja jotka jäivät silloin vastaamatta edustaja heinonen muutamat muutkin otti esille tuon rakentamisen volyymin totta tosiaan kun hallituksen kärkihanke oli yksi niistä lisätä asuntorakentamista niin jos jossain on onnistuttu niin tässä on onnistuttu tuo asunto tässä nyt voidaan muistella ja katsella mutta kehotan katsomaan vaikka noita rakennusteollisuuden tilastoja liukuvat rakentamisen aloitukset ja sieltä ei tämänkaltaista pätkää löydy ei edellisten eikä sitä edellisten eikä vielä sitäkään edellisten asuntoministerien ajalta olkaa hyvä tutustukaan numeroihin meillä on ennennäkemättömän vahva rakentaminen käynnissä asuntotuotanto on korkeammissa luvuissa kuin kertaakaan kahteenkymmeneen vuoteen ja myös kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon eli niitten asuntojen tuotannon mitä valtion tukielementeillä tuotetaan taso on korkeampi kuin viime kaudella tai sitä edellisellä kaudella katsokaa tilastoja olen todella tyytyväinen tästä kehityksestä tavoitteet on saavutettu ja näyttää siltä että tahti ei todellakaan ole hidastumaan päin
aiemmin aiemmin keskustelussa varatut vastauspuheenvuoropyynnöt ovat täällä tallessakin mutta niitä toki saa pyytää uusiakin

arvoisa puhemies olemme samaa mieltä siitä että rakentamisen tahti on kova mehän tiedämme mitä pitää olla että taloja syntyy pitää olla kaavoja ja minusta on vähän turhaa nyt tavallaan kiistellä siitä mitä ja kenenkin ansiosta tapahtuu esimerkiksi omassa kotikaupungissani vantaalla rakennetaan tällä hetkellä todella paljon ja otanpa esimerkin tikkurilasta entisen anttilan korttelin jossa juuri viime viikolla lähti jälleen uusi rakennus liikkeelle uusi aloitus josta ministeri ottaa kunniaa ymmärrän että ministerit näkevät usein itsensä vaikutusvaltaiseksi mutta en tiennyt että olette niin vaikutusvaltainen että saitte vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymään tämän kaavan pari kolme viikkoa ennen ennen kuin tämä hallitus on on aloittanut eli nimenomaan se että edellinen hallitus maankäytön sopimukset liikennepakettiin on mahdollistanut kaavat joille nyt rakennetaan tämä on mielestäni turhaa keskustelua mutta mutta väitän että ei tämä ministeri nyt niin vaikutusvaltainen ole että olisi päätöksiä
arvoisa puhemies on erittäin hienoa todella että nyt rakennetaan paljon ja sen myötä on nähtävissä pitkällä aikavälillä myös esimerkiksi vuokrien hintojen laskeminen vähitellen mitä monessa kaupungissa meillä vantaallakin voitaisiin tehdä vielä enemmän on purkava korjausrakentaminen tähän ollaan ilmeisesti nyt tarttumassa ja mahdollistamassa lainsäädännössäkin se että tähän tähän tulee helpotusta siitä mielelläni kuulisin lisää sitten ilokseni luin juuri että pääministeri on nyt asettanut hankeryhmän etsimään ratkaisuja julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin ja siellä myös ympäristöterveyden tutkimuksen puolella varmasti olisi tarpeita onko tähän tulossa helpotusta varsinainen kysymykseni liittyy kiertotalouden kärkihankkeisiin meillä on tavoitteena vähentää kulutusta kulutusta ja lisätä resurssien uudelleenkäyttöä tämä on todella oikea suunta johon pitäisi panostaa vuosille kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista kärkihankerahoitusta oli tähän varattu yhteensä miljoona euroa ympäristöministeriön hallinnonalalta nyt ilmeisesti panostukset ovat siirtymässä toiselle hallinnonalalle mitä se tarkoittaa kiertotalouden edistämisen näkökulmasta

haluaisin nostaa keskusteluun kun tässä nyt on puhuttu nykytilasta ja menneisyydestä ja edellisestä hallituksesta ja nykyisestä hallituksesta ministerille sellaisen kysymyksen että mitä kuuluu suomalaisille lähiöille viime kaudella hallitus varsin ponnekkaasti teki töitä lähiöiden olemassaolon kehittämisen eteen ja nyt tällä kaudella kun olemme käyneet kaupunkeja ja kuntia läpi etenkin suurissa kaupungeissa huomaamme sen että lähiöillä ei mene hyvin arvoisa ministeri mihin toimenpiteisiin te aiotte ryhtyä että suomalaiset lähiöt ja siellä olevat asukkaat voisivat paremmin

arvoisa puheenjohtaja jos katsoo tätä isoa kuvaa niin kyllähän tässä monin paikoin toimet ovat ihan hyviä ja suunta oikea mutta volyymi aivan liian kunnianhimoton tässä on on ministeri nostanut esimerkiksi nämä metso rahat me tiedämme että tämä hallitus leikkasi niitä radikaalisti ja luonnonsuojelurahoja kaiken kaikkiaan on hyvä että nyt on

debatissa on tuotu esille että toiminta ei olisi niin ympäristöystävällistä kuin tähän on todellakin hyvä sanoa että asiat ovat toisinpäin sillä ympäristöystävällisyyshän on poikkihallinnollinen asia ja nyt ympäristöasiat ovat mukana joka hallinnonalalla todella paljon eivät todellakaan vain täällä ympäristöministeriön hallin nonalalla

on kyllä todettava että meidän on tarpeetonta kinastella siitä kuka on tehnyt eniten milläkin aikakaudella tärkeintä on se että toimet ovat oikeansuuntaisia kuten ne ovat nytkin mutta meillä on näkemyseroja siitä mikä on riittävää

rouva puhemies rakentaminen on päässyt hyvään vauhtiin suomessa ja se näkyy ihan katukuvassa nostokurkia näkyy ja uusia asuntokohteita valmistuu huomattavan kiivaaseen tahtiin se on hyvä ja se saattaa ruveta näkymään jopa vuokrahinnoissa sellaista kuitenkin ministeriltä kysyn että kun uusia taloyhtiöitä ja kohteita tulee markkinoille niin myyntihinta saattaa olla hyvinkin matala johtuen siitä että yhtiölainaa on paljon sitä yhtiölainaa ruvetaan sitten lyhentämään pääomavastikkeella parin vuoden maksuvapaan jälkeen siis ensin maksetaan pelkkää korkoa ja sitten kun se pääomavastike sieltä parin vuoden päästä tulee se luonnollisesti on aika korkea jos nyt sitten vielä korot nousevat lisää onko tässä vaara että kansalaiset ikään kuin ahnehtivat liian kalliita asuntoja jotka keinotekoisesti näyttävät halvoilta

asuntopolitiikkahan tulee olemaan isosti esillä eduskunnassa myös jatkossa koska tarkastusvaliokunta juuri julkaisi asiasta tutkimuksen jossa puututtiin tärkeisiin asioihin asumisen hinnanmuodostukseen sekä sekä näihin tukijärjestelmiin kaiken kaiken kaikkiaan puhemies haluaisin sanoa että kyllä siinäkin raportissa näkyy se yleisesti tiedetty totuus kuinka tärkeää on juuri se että että kaavoitus ja on tontteja ja myöskin se että tällaisia ratkaisuja kuten liikenneratkaisut ja ja kaavoitusratkaisut kytketään yhteen yhteen

ei tarvitse ei tarvitse kiitellä eikä muuta mutta minä toivoisin vilpittömästi että sen verran edes voitaisiin antaa tunnustusta että oli hieno juttu että viime kaudella aloitettiin tämä toiminta sitoutettiin sitoutettiin kuntia kaavoittamaan ja tarjoamaan tontteja ja tarjottiin liikenneratkaisuja ja vahvistettiin tätä minusta olisi kohtuullista että tämä voitaisiin myöntää sillä kuten edustaja lindtmanin esimerkki hyvin sanoo eiväthän ne kaavat siinä ihan

taulukko jossa ei mitta asteikoilla kikkailla niin kuin vasemmistossa on viime päivinä kikkailtu tämä näyttää yksiselitteisesti viime hallituskaudella rakentaminen meni alaspäin kaksituhattakuusitoista ministeri tiilikaisen johdolla mal sopimukset päivitettiin ja tänään asiantuntijat ovat valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaostossa todenneet että tonttitarjonta on tällä kaudella parantunut mal sopimusten myötä jotka tehtiin ministeri tiilikaisen johdolla kaksituhattakuusitoista tehtiin myös ensimmäisen kerran suomen kasvukäytävälle mal sopimus eli enää ei keskitytty pelkästään panostamaan kaupunkien ympäristöön vaan liikenneväylien varteen raideliikenteen varaan ja tämä näkyy nyt näissä

arvoisa puhemies ehdotan että ratkaistaan tämä kina riittää kun hallitus osoittaa edustaja heinonen puhui vuoden kaksituhattakuusitoista rakentamisesta yhden talon joka on vuonna kaksituhattakuusitoista rakennettu ja jonka kaavaa on aloitettu suunnittelemaan tämän hallituskauden aikana yksi talo pääkaupunkiseudulta jonka tontti on syntynyt kaavasta joka on syntynyt tämän hallituskauden aikana ei tarvitse tästä kinata riittää että sieltä sellainen esimerkki löytyy rakentaminen on yli hallituskausien menevää ja kaikki ne jotka kuntapäättäjinä ovat tietävät kuinka pitkään kaavojen valmistelu ja hyväksyminen kestää mielellään soisi sitä aikaa lyhennettävän vielä metso rahoista riittävätkö nyt nämä rahat jotka on otettu viime kädessä asuntorahastosta korjausrahaston kautta pidän tätä logiikkaa vähän huonona siihen että suojeltujen metsien pinta ala ei lähde laskuun tulevina vuosina

arvoisa puhemies rakentamiskeskusteluun voisin sen verran ottaa kantaa että kyllä meillä ylivieskassakin rakennetaan toki toki se ei ole täällä pääkaupunkiseudulla mutta valitettavan vähän puurakentamista on meillä ylivieskassakin tehty vaikka ministeri on ponnekkaasti töitä tehnyt senkin asian eteen ympäristöministeriön tontille kuuluu hyvin paljon tämmöistä rakentamista sääntelevää normitusta jota on kyllä menestyksekkäästi purettukin mutta kysyisin ministeriltä miten tätä norminpurkutyötä jatketaan ja ja miten varmistetaan se että uutta normitusta ei tule lisää

arvoisa rouva puhemies juuri on päättynyt teillä ministeriössä ikääntyneen väestön asuinoloihin liittyvä kehittämisohjelma kysyisin teiltä ministeri millaisia tuloksia kehitysohjelma toi ja miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa niiden asumiseen liittyvissä kysymyksissä jotka tarvitsevat erityistä tukea kuten ikääntyneet muistisairaat ja vammaiset pidän hyvänä tätä miljoonan euron rahaa tukemaan velkaantumista ja ongelmia vuokra asumisessa sanottakoon tässä että se on saman verran mikä annetaan myös saattohoidon kehittämiseen mutta eri puolella miljoona on aina se miljoona mitä tulee sitten kohtuuhintaiseen asumiseen niin pidän erittäin tärkeänä että nuorille ja opiskelijoille olisi tarjolla pieniä asuntoja tein jossakin vaiheessa kirjallisen kysymyksen konttiasumisen muodoista millä tavalla koette että esimerkiksi se voisi olla ratkaisuna asumispulaan vuokrien tasosta yleisesti ottaen on sanottava että kyllä ne ovat edelleen

rakennettuun ympäristöön kuuluu myös julkinen rakentaminen kuntaliitto on selvittänyt että suomessa on yli tuhat koulua joissa on sisäilmaongelmia jopa hometta viime kaudella tarkastusvaliokunta päätyi samaan lopputulokseen olen ymmärtänyt niin että että tänne on tulossa vielä syksyn aikana terveisiin rakennuksiin ja ja tilanteen parantamiseen liittyvä pääministerin ilmoitus mutta kysyisin nyt ministeriltä miten näette tilanteen rahoituksen valtion budjetin kannalta monet kunnathan ovat aika pahoissa rahoitusvaikeuksissa eivätkä pysty korjaamaan näitä kouluja joten millä tavalla valtio pystyisi osallistumaan tähän ja olisiko mahdollista esimerkiksi saada euroopan strategisten investointien rahastosta esiristä apua ranska ilmeisesti on jotain rahaa näihin ongelmiin sieltä jo saanut
arvoisa

espoolaisen kollegani edustaja kauman hyvään kysymykseen ja avaukseen sisäilmaongelmista mitkä ovat mitä suurimmassa määrin myös ympäristöongelmia ja ja tietysti liittyvät sitten myös rakentamiseen ja mutta ovat tärkeä kysymys meidän kotikaupungistamme espoosta on hyvä esimerkki siitä että olemme tehneet uusia ratkaisuja ehkä myöhemmin ajateltuna vanhoja jotka eli tällaisia nopeasti valmistettavia kouluja niipperin koulussa todettiin sisäilmaongelma vuoden kaksituhattakuusitoista alussa kärrättiin oppilaat pois bussilla ja jo seuraavan vuoden huhtikuussa oli uusi koulu tyyppikoulu valmistunut sillä tavalla että tämä koulu ei ole siinä pysyvästi mutta voisi olla jopa vuosikymmeniä jos kaupunki tekee sellaisen vuokrasopimuksen rakennuttajan kanssa joka kuitenkin vastaa myös esimerkiksi näistä koulun sisäilmakysymyksistä olisiko tässä sellainen asia mitä voisi viedä eteenpäin muihinkin kuntiin joissa on vastaavanlaisia ongelmia eli tarvitaan

puhemies haluaisin kiittää edustaja halmeenpäätä siitä että hän muistutti meitä siitä miten nämä metso rahat ovat aidosti kehittyneet eli tosiaan vuonna kaksituhattaviisitoista puhuttiin lähes kahdenkymmenenseitsemän miljoonan euron määrärahoista jotka tämän hallituksen alussa tiputettiin kahdeksaan miljoonaan se että tätä määrärahaa nyt lisätään on äärimmäisen tervetullutta ja mutta meillä on aidosti huoli meidän metsäluontomme monimuotoisuuden tilasta varsinkin siinä tilanteessa kun luonnonsuojelumäärärahat kokonaisuutenaan on tiputettu puoleen puoleen siitä mitä ne ne edellisen kauden lopulla olivat ja samaan aikaan hakkuiden määrää ja metsähallituksen tulostavoitteita on kasvatettu tämä huoli on aito sen takia minä ihmettelin hieman myös kun tässä budjettikirjassa todetaan että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä jotta meidän ekosysteemimme pystytään turvaamaan tämähän on se tavoite johon suomi on sitoutunut mutta itse olen juuri nyt saanut vastauksen kirjalliseen kysymykseeni että näillä nykyisillä toimilla ei tulla saavuttamaan näitä tavoitteita joten tämä tuntuu hieman ristiriitaiselta

aikaisemmassa istunnossa aika loppui kesken enkä saanut ministeriltä vastausta siihen että mitä ministeri katsoo että pitäisi tehdä kemijoen kalateiden aikaansaamiseksi se olisi äärettömän iso asia ja muun muassa matkailun kannalta aivan mahtava mahtava asia toinen asia jonka jonka otan esille on se että onko ministeri perehtynyt tähän hannukaisen

laskettaisiin jätevesiä muonionjokeen ja tornionjokeen jotka vielä ovat hienoimpia jokia euroopassa tällä hetkellä olen erittäin huolestunut tästä hannukaisen kaivoshankkeesta
arvoisa

toisessa pääluokassa puhutaan korjausvelasta ja käsitellään silloin liikenteen korjausvelkaa tässä meillä on kuitenkin ainakin tuplamääräinen korjausvelka jos katsotaan pelkästään julkisia rakennuksia se on lähes viisi miljardia euroa julkisten rakennusten osalta sen lisäksi se on tästä viidestä miljardista jopa kymmenkertainen määrä jos katsotaan kaikkia rakennuksia suomessa jotka vaativat korjausta tähän onkin siis kaksi kysymystä mitä ministeri ajattelee miten erityisesti nämä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvun kiinteistöt jotka ovat nyt tulossa peruskorjaustarpeeseen voisivat esimerkiksi lähiöissä saada enemmän näitä kor jausavustuksia lainansaannit ynnä muut ovat tällä hetkellä ihan mahdottomia osa ei saa missään tapauksessa toisena sitten tietysti nämä julkiset rakennukset joista tässä äskenkin mainittiin koulut päiväkodit terveysasemat

on tunnettu ja arvostettu brändi niin kuin täällä on todettu se on tae upeasta luonnosta ja hyvistä palveluista ja hossan kansallispuiston kohdalla sen osoittaa erityisen hyvin se että vuodessa kävijämäärä on yli kaksinkertaistunut hossassa on nyt moni kävijä ollut ensimmäistä kertaa kansallispuistossa siellä tällaisia näkyviä ryhmiä ovat olleet nuoret retkeilijät mutta erityisesti sitten virkeät varttuneet retkeilijät ja heiltä on tullut palautetta siitä että reittien pitäisi olla hiukan paremmin varustettuja pitäisi olla enemmän useammin taukopaikkoja ja useammin taukopenkkejä erityisesti näille varttuneille

arvoisa puhemies hallitus ja ministeri tiilikainen ovat tehneet erittäin hyvää työtä rakentamisen sääntelyn joustavoittamiseksi ja byrokratian purkamiseksi kiitos siitä hyvän työn ja jo tehtyjen lakimuutosten lisäksi tulossa lisää esityksiä joilla rakentamisen vapautta lisätään ja pakollista päätöksentekoa tuodaan vielä lähemmäs sääntelyn kohteita rakentajia luvanhakijoita tavallisia kansalaisia toiseksi kiitän ministeriä puurakentamisen edistämiseksi tehdystä työstä puurakentamisesta on puhuttu pitkään mutta nyt silläkin sektorilla on alkanut tapahtumaan toden teolla uskon että tämän talousarvion puurakentamisen ohjelmaan tehtävillä satsauksilla lisätään edelleen vauhtia rakentamiseen ja mikä tärkeintä vaikkei suoraan talousarvioon kuulukaan kiitän ministeriä ja kaikkia asianosaisia erävoitosta lulucf asiassa tämä erävoitto on elintärkeä jotta voimme edetä monimuotoisessa puunkäytössä ja lisätä sitä joka sektorilla
puhemies edustaja parviainen täällä puhui luontomatkailusta ja tärkeydestä nythän meillä on varattu seuraavalle vuodelle budjettiin rahaa tähän niin sanottuun matkailu neljä piste nolla hankkeeseen jossa panostetaan nimenomaan näihin reitityksiin opasteisiin ja verkkopalveluihin oma toiveeni olisi että ei pelkästään panostettaisi aina uusiin kohteisiin ja avattaisi uusia paikkoja vaan muistetaan myös meidän vanhat kansallispuistomme ja luonnonsuojelualueemme jotta niidenkin luonnon monimuotoisuus säilyisi esimerkiksi sipoonkorven kansallispuiston kävijämäärät ovat moninkertaistuneet vuosien varrella ja silti siellä ollaan vielä hyvin vaiheessa monessa kohdin reitityksessä toivon että pidetään mielessä myös nämä vuosia sitten avatut vanhat kansallispuistot
ja vielä edustajat viitanen ja heinonen

arvoisa puhemies asumisen hintaan vaikuttaa paitsi se että meillä on kylliksi koteja myös se mitä oheistoimia hallitus tekee täytyy kyllä sanoa että aito huoli tähän asumisen hintaan liittyy myös sitten siinä tulevassa että hallitus aikoo kolmannen kerran peräkkäin

normien purku ja täysin päinvastaista kuin edellisellä hallituskaudella myös koko eduskunnan politiikan suhteen puhemies tähän loppuun haluan sanoa että on hienoa että edustajat skinnari ja sirpa paatero puhuivat täällä lähiöistä toivoisin todella että hallitus ottaisi tämän viestin vahvasti koska viime kaudella hyvin laitoimme kehittämistoimia eteenpäin tarttukaa niihin
arvoisa puhemies tässä tilastossa kahden asuntoministerin aikakaudet näkyvät selvinä selvinä piikkeinä ensin asuntoministeri vapaavuori rakentaminen nousi merkittävästi sen jälkeen asuntoministeri tiilikainen rakentamisen määrä nousee selkeästi tämä on yksiselitteinen tässä tässä tilastossa mikä siihen vaikuttaa siihen vaikuttaa moni asia ei pelkästään kaavoitus ei pelkästään mal vaan liikenneratkaisut panostukset infraan

arvokas ja meidän pitää seurata myös sitä etteivät pelkästään hehtaarit ole ratkaisevia vaan myös se laatu minkälaisia metsiä tällä rahalla

arvoisa puhemies pyritään tiiviisti toteamaan se että joka vuosi kun metso rahoja on käytetty luonnonsuojelualueitten hankintaan luonnonsuojelun pinta ala kasvaa koska valtaosin on kyse pysyvästä suojelusta on hyvä että nyt pystymme satsaamaan vielä kymmenen miljoonaa aiempaa enemmän se nopeuttaa suojelualueitten määrän lisääntymistä se on tarpeellinen asia sitten rakentamiseen liittyen aloitetaan tästä normiasiasta aiemmin kysyttiin esimerkiksi puurakentamiseen liittyen tämä vyö henkselit juttu eli kaksinkertainen palosuojaus ensi vuoden alusta poistuu eli jos on sprinklattu asuntorakentamiskohde esimerkiksi niin silloin ei tarvita enää kipsilevyä peittämään puurakenteita selvä helpotus muutenkin rakentamisen määräyksiä koko ajan perataan perataan läpi ja asetuksia niputetaan ja vähennetään sillä puolella keskustelu siitä milloin on rakennettu ja mihin kaavoitus on nimenomaan pitkäaikaista puuhaa ja se saattaa kestää kymmeniä vuosia kuten tiedätte olen erittäin tyytyväinen siitä että mal sopimukset mitä on toki tehty aiemminkin nyt uusittiin ja luvallanne vaatimuksestani vantaa espoo ja helsinki suostuivat korottamaan omia tavoitteitaan hienoa tässä tarvitaan juuri tätä hyvää yhteistyötä ministeriön ja kaupunkien kesken mitä tulee kaavoituksen nopeuteen niin sillä puolella olemme juuri tehneet uudistamista mikä nopeuttaa täydennyskaavoitusta jotta lähiöihin missä on jo rakennettua massaa pystytään nopeammin kaavoittamaan uusia asuntoja korotettuja asuntoja täydentämään koska aina kun olemassa oleviin kaupungin osiin rakennetaan jotain uutta se vaikuttaa positiivisesti niin kaupallisiin palveluihin kuin mahdollisuuksiin säilyttää julkiset palvelut kuten koulut ja juuri tällä kaavoituksen nopeuttamisella pystytään siihen vaikuttamaan mitä tulee sisäilmaongelmiin mihin useampi

tässä tarvitaan myös sitä pitkäjänteisyyttä olemme valmistelemassa ohjelmaa jolla tartutaan taas hyvin pitkällä sihdillä yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa sisäilmaongelmien ratkomiseen mutta että olisi tulossa jokin tuki

sitten siirrytään ministeri niinistön puheenvuoroon enintään seitsemän minuuttia

arvoisa rouva puhemies ensi vuoden talousarvioesitys noudattaa puolustusselonteon linjauksia puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen perustuvat toimintaympäristön muutokseen puolustusministeriön pääluokka sisältää määrärahoja vajaa kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa tästä on kehykseen kuuluvia menoja kaksi miljardia euroa ja loput kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja puolustusministeriön pääluokan menojen osuus ensi vuodelle ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on yksi pilkku kaksikymmentäneljä prosenttia tänä vuonna se on kahden promillen kymmenystä enemmän eli yksi pilkku kaksikymmentäkuusi prosenttia puolustusmenot siis laskevat hieman bkthen verrattuna koska bkt kasvaa tähän vuoteen verrattuna nato maiden käyttämällä laskutavalla suomen puolustusmenojen bkt osuus olisi nolla pilkku kaksi pilkku kolme prosenttiyksikköä tätä suurempi riippuen lähinnä siitä kuinka suuri osa rajavartiolaitoksen menoista laskettaisiin mukaan puolustusmenoihin puolustusselonteon mukaisesti erityisesti maavoimien valmiutta parannetaan ilma ja merivoimien valmius on jo kohtuullisella tasolla talousarvioesitys sisältää viime kevään julkisen talouden suunnitelmassa sovitun viidenkymmenen miljoonan euron lisäyksen turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen yleisen asevelvollisuuden puolustusratkaisumme kustannustehokkuuden salaisuuden edellytykset turvataan koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan varusmiesten maastovuorokausien määrä ja reservin kertausharjoitusten määrä pidetään kuluvan vuoden tasolla sopimussotilaiden palkkaamiseen kohdennetaan kahden miljoonan euron lisäys lentotuntien ja alusvuorokausien määrä säilyy tämän vuoden tasolla voimavaroja suunnataan puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmassa mainitun määrärahalisäyksen materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen joka kasvaa kuluvalle vuodelle myönnetystä kahdeksastakymmenestä miljoonasta eurosta sataankymmeneen miljoonaan euroon tulevana vuonna hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman mukaan tämä lisäys tulee edelleen kasvamaan lähtötilanteeseen nähden asteittain siten että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on satakolmekymmentä miljoonaa euroa ja vuonna kaksituhattakaksikymmentä se on sataviisikymmentä miljoonaa euroa

sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista käytetään noin yhdeksänsataaneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa eli kolmekymmentäyhdeksän prosenttia materiaaliseen valmiuteen mikä on enemmän kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä puolustusvoimille esitetään kahta uutta tilausvaltuutta puolustusmateriaalihankintoihin esitetään enimmäismäärältään noin yhden pilkku kuuden miljardin euron suuruista puolustusvoimien materiaalin kehittäminen kaksituhattakahdeksantoista tilausvaltuutta merivoimien hanke laivue kaksituhattakaksikymmentä sisältyy pääosin tähän kymmenvuotiseen tilausvaltuuteen muita suurempia alkavia hankkeita ovat muun muassa merivoimien laivue kaksituhatta elinkaaripäivitys ja pintatorjuntaohjusjärjestelmä kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies tosiasiaksi jää että samaan aikaan kun puolustusmateriaaliin ja valmiuteen saadaan lisää rahaa on toiminnasta edelleen säästettävä valitettavasti puolustushallinnon määrärahoja vähentäviä tekijöitä ovat pääosin kaikille hallinnonaloille yhteiset toimintamenosäästöt joiden määrä puolustushallinnon osalta kasvaa noin kolmellatoista miljoonalla eurolla vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna lisäksi kilpailukykysopimus vähentää toimintameno määrärahoja noin kahdella pilkku kolmella miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna jos ensi vuoden talousarvioesitystä verrataan tämän vuoden on huomattava tämän vuoden talousarvion sisältäneen budjettiteknisistä syistä noin neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa materiaalihankintojen menoajoitusmuutoksista aiheutuvaa lisäystä sitä lisäystä ei sisälly ensi vuoden talousarvioon arvoisa puhemies sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto ja hallintomenoihin esitetään viisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa lisäystä on noin viisi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaiseen talousarvioon verrattuna lisäys aiheutuu pääosin irakin koulutusoperaatiosta suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot sisältyvät ulkoasiainministeriön pääluokkaan suomalaisten kriisinhallintajoukkojen suunniteltu yhteisvahvuus eri operaatioissa pääosin libanonissa irakissa ja afganistanissa tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan noin viisisataakaksikymmentä sotilasta

puolustusministeri hyvin hoitaa tehtäväänsä siitä vinkkelistä mistä puolustusvaliokunta sitä kykenee tarkastelemaan toiseksi totean että me olemme poikkeuksellisen mittavien asetelmien edessä sillä hieman yleisellä tasolla sanottuna olemme tekemässä lähivuosina investointeja puolustusvalmiuden ja suorituskyvyn nostamiseen tavalla joka hakee historiassa vertaistaan samalla me olemme lisäämässä kansainvälistä puolustusyhteistyötä ehkäpä nopeammin kuin kuin noin kymmenen vuoden syklillä on aikaisemmin tapahtunut nämä kaksi ilmiötä ovat olennaisia samalla kun kriisinhallintavalmiuksiamme luonnollisesti ollaan kansainväliseen yhteistyöhön nähden parantamassa kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ja välttämätöntä ja ajankohtaiseen keskusteluun liittyen toteaisin että se edellyttää myös kustannustehokasta tapaa valmentaa meidän omaa puolustustamme jolloin kansainvälinen yhteistyö tuo siihen ehdottomasti sellaista välttämätöntä tarvittavaa lisäpanosta jota kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen myöskin edellyttävät sen vuoksi totean että puolustushaarojen keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälisen valmiuden parantamista tarkoittavat toimet ovat erittäin välttämättömiä hieman siihen tapaan kuin mitä esimerkiksi

nyt ruotsissa käynnissä olevassa aurora seitsemäntoista harjoituksessa on on ikävää että näistä asioista syntyy kauhean dramaattista keskustelua koska en ole kotimaisessa keskustelussa havainnut että vastuullisten poliittisten tahojen kesken näistä asioista vallitsisi mitään erimielisyyttä

arvoisa rouva puhemies tässä yhteydessä myös kiitos hallitukselle niistä puolustushallintoon tehdyistä määrärahalisäyksistä jotka jotka ovat myös meidän opposition puolesta asianmukaisia ja tarpeellisia muun muassa sopimussotilaille tulee lisää lisää rahaa ja tällä varmistetaan myös osaltaan varusmiesten laadukas kouluttaminen mutta tietenkin myös kehitettävää jää olisin ministerille esittänyt tässä muutamia kysymyksiä joista ehkä ensimmäinen liittyy näihin edustaja toteamiin suursotaharjoituksiin olette ottanut ministerinä kantaa nimenomaan vielä lisäten tuohon edustaja kanervan puheenvuoroon tämän mittakaavan suur sotaharjoituksiin elikkä että annettaisiin kansainvälisille joukoille suomi alustaksi harjoitella nyt esitän kuitenkin toisenlaisen harjoitteluvaihtoehdon ja tämä toinen harjoitteluvaihtoehto on nostaa kertausharjoitusten tasoa viime puolustusvoimauudistuksessa kertausharjoitukset suomessa käytännössä useammaksi vuodeksi

vuoden kaksituhattaviisitoista aikana päätettiin yhdessä parlamentaarisesti että tulevalla hallituskaudella ketkä tahansa hallituksessa istuvatkaan harjoitukset nostetaan kahdeksantoistatuhannen tasoon esitin jo viime keväänä ja muistaakseni jo viime vuoden puolellakin että nyt olisi korkea aika nostaa kertausharjoitusten määriä siitä kahdeksastatoistatuhannesta johonka kaksituhattaviisitoista päädyttiin tuolloin se kahdeksantoistatuhatta ei ollut katto vaan lattiataso nyt kun ollaan myös puolustusselonteon yhteydessä todettu se että sodanajan joukkoja nostetaan kahdestasadastakolmestakymmenestätuhannesta kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen eli viidelläkymmenellätuhannella vaikka osa tästä on laskennallista nostoa niin eikö tässä arvoisa ministeri olisi syytä keskittyä tähän kertausharjoitustason nostoon ja jättää nämä ulkomaalaiset harjoitukset ainakin joksikin ja toivottavasti pidemmäksikin aikaa sivuun saatikka lopettaa puheet tämmöisten suojeluskuntajärjestelmien takaisinotosta
arvoisa puhemies on todellakin niin että suomen sotilaallinen toimintaympäristö viimeisten vuosien aikana muuttunut entistä epävakaammaksi ja minusta on hienoa että suomi hallitus on reagoinut tähän kansainväliset harjoitukset joihin täälläkin on monessa keskustelussa viime päivinä viitattu ovat tärkeä osa suomalaista puolustuspolitiikkaa kysynkin ministeriltä miten niiden osalta on tulevaisuudessa osallistuuko suomi edelleen niin kuin toivon näihin kansainvälisiin kansainvälisiin harjoituksiin toisaalta edustaja kari nosti hyvin tärkeän asian suomalaisten oman puolustuksen reserviläisten kertausharjoituspäivistä kannetaan erityistä huolta ja ainakin itse näen niin että tässä talousarvioesityksessä tässä talousarvioesityksessä ensi vuoden kertausharjoituspäivät turvataan nykytasoisina yhtä lailla varusmiesten kouluttautuminen ja varustautuminen näihin nykyajan haasteisiin on tärkeää miten ministeri näette sen että kun suomalaiset lähtevät kriisinhallintatehtäviin niin onko meillä siihen tänä päivänä riittävä varustus ja ja mitkä ovat näistä kriisinhallintatehtävistä saatavat kokemukset

arvoisa rouva puhemies tervehdin ilolla sitä että kansainväliseen kriisinhallintaan on lisätty euroja ensi vuodelle ja on erittäin hyvä jos suomalaiset saavat sieltä hyötyä omaan harjoitteluunsa ja omaan osaamiseensa mutta kyllä minä silti ajattelen että se on myöskin osa meidän kansainvälistä vastuutamme ja tavoitteena minkä takia niihin lähdetään on

olen tässä yrittänyt jututtaa näitä järjestöihmisiä mutta kukaan heistä ei tunnista tätä tarvetta ruveta puolisotilaallisiksi joukoiksi puoliviranomaisiksi joukoiksi joilla sitten velvollisuudet aseitten käyttöön ja kaikkeen muuhun olisivat ihan toisenlaiset kuin tällä hetkellä tarve on enemmänkin että meillä on vahvat luotettavat laadukkaat puolustusvoimat ja sitten rooliltaan vapaaehtoisjärjestö joka toimii vapaaehtoisjärjestö elikkä kansalaisjärjestötoiminnan

arvoisa puhemies haluan myös korostaa että sotilaallinen kriisinhallinta on suomen turvallisuuspolitiikkaa ja kokonaisturvallisuuteen vaikuttava elementti ja on oikein että siihen on viisi miljoonaa lisätty ja se varmaan oli siihen että ne irakin koulutusoperaatiot jatkuvat myös ensi vuonna

summa on enimmillään yksi pilkku kuusi miljardia ja tämä laivue kaksituhattakaksikymmentä sitten osin kuuluu tähän toivottavasti tälle hankkeelle löytyy mittavia työllisyysvaikutuksia telakoille ja sitten niiden alihankkijoille puolustusmateriaalihankintoihin tosiaan vielä ja tähän sopimussotilaiden palkkaamiseen vaikka se on kahden miljoonan euron esitys niin mielestäni mahdollisuus että varusmiespalvelusihmiset voisivat kokeilla olisiko tämä heidän ammattinsa tulevaisuudessa sitten haluan esittää olen tästä varmaan jo kahdeksankymmentä luvulla puhunut ministerille että että puolustusministeriössä ja pääesikunnassa ryhdyttäisiin keskustelemaan vakavasti varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamisesta sitähän maksettiin vuosina seitsemänkymmentäyksi viiva yhdeksänkymmentäkaksi pienikin tällainen taloudellinen kädenojennus olisi varmaan niille varusmiehille jotka palaavat kotiin

arvoisa puhemies puolustusministeri niinistö ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ilkka kanerva ovat aiheellisesti pitäneet esillä ajatusta järjestää suomessa isoja kansainvälisiä yhteistoimintaharjoituksia

on myös ahkerasti tyrmätty tällaista on vaikea ymmärtää miksi ruotsi voisi järjestää harjoituksia jos me emme minkälainen kuva muodostuu ulospäin siitä että me käymme tällaista keskustelua harjoitusten mahdollisuuden sulkeminen pois ennalta on nykysuomettumista meidän on aina kysyttävä mikä on suomen etu se ei ole se että meitä viedään harmaalle vyöhykkeelle

kansainvälisessä kriisinhallinnassa olemme mukana ja voimme olla jatkossakin mukana ja pitää olla mukana se liittyy myös siihen että jokaisesta harjoituksesta saamme myöskin suomen omalle puolustukselle sellaista osaamista ja taitoa joka on on tarpeen myöskin ymmärrettävää että sotaharjoittelulla on aina myöskin poliittisia merkityksiä ja vaikutuksia tässä suhteessa sitä harkintaa ei välttämättä juuri puolustusvoimat itse harjoita vaan sen pitää tapahtua poliittisen johdon puolelta kun nyt kysytään sitten siitä miksi suomessa tarvittaisiin suursotaharjoituksia niin minusta ei ole oikein antaa sellaista suomen puolustus olisi kiinni muusta kuin niistä voimista jotka ovat ensisijaisesti meidän omia voimiamme jotka ovat kaikissa kriisitilanteissa käytettävissä me annamme väärän kuvan suomen puolustuksesta ja suomen turvallisuuspolitiikasta jos me ylläpidämme kuvitelmia että jostain kaukaa tulisi tänne joukkoja silloin kun me olisimme jossain kriisitilanteessa totta kai meillä on olemassa ja pitää olla myöskin valmius saada ja vastaanottaa apua jos sitä tarvitaan mutta se ei ole suomen turvallisuuspolitiikan peruslinja enkä näe

sotilaallisessa yhteistoimintaharjoituksessa mukana eikä tämä avaa mitään sellaista uutta ulottuvuutta joka merkitsisi voimankäytössä tai sen mittasuhteessa jotain dramaattista että kaikki ne elementit jotka tähän kuuluvat olisivat samaan aikaan harjoittelemassa näitä näitä asioita koska vain sitä kautta löytyy yhteistoimintakyky tähän poliittiseen puoleen johon kollega tuomioja viittaa osaltani sanoisin että suomen ulkopolitiikan perustavoite turvallisuuspolitiikassa on ylläpitää vakautta meidän turvallisuusympäristössämme se on erittäin tärkeä ja olennainen lähtökohta mutta sitä vakautta ei ole ellemme me anna kaikille meidän naapurustossamme ja turvallisuusalueellamme oleville toimijoille sitä käsitystä että suomi tulee kaikissa olosuhteissa pitämään huolta omasta alueestaan sen suvereniteetista sen loukkaamattomuudesta ja se silloin kyllä edellyttää myöskin tätä deterrenssiä pelotekykyä niin että tänne ei tulla millään alennuslipulla häiritsemään suomen turvallisuutta

puhemies juuri näin ja kuten eduskunta on yksimielisesti linjannut suomen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on kaikissa olosuhteissa koettaa pitää suomi sotilaallisten konfliktien ulkopuolella yksi keskeinen asia on silloin se että meillä on olemassa selvä kyky ja tahto siihen että suomi ei salli oman alueensa käyttöä kenellekään vihamielisiin tarkoituksiin nyt vain on niin että kun luette kaikkia otsikoita ja tulkintoja erilaisista sotaharjoituksista niin siihen liittyy myöskin juuri tällainen

arvoisa puhemies tärkeää on mielestäni tällä hetkellä kiinnittää huomiota yhteen oleelliseen asiaan ja se on tämä kansainvälinen kyberturvallisuuskyvyn parantaminen tässä minun mielestäni suomella olisi nopealla aikataululla syytä mennä eteenpäin tiedustelulain vahvistaminen ja tuominen tänne eduskuntaan olisi yksi tärkeä kysymys mikä pitäisi ratkaista nyt kun tässä tulivat nämä isot harjoitukset kysyisin myös ministerin näkökantaa sitten mikä olisi ministerin mielestä sitten suurten harjoitusten merkitys mikäli

jostakin syystä pidettäisiin suomessa ja kun valiokunnan puheenjohtajakin on siitä puhunut niin näkeekö puheenjohtaja jotain merkittävää avointa rajapintaa tässä isojen harjoituksien nostamisessa keskusteluun mikä olisi se ansio sitä kautta jota saataisiin suomalaisille puolustusvoimille itse pidän tärkeänä että tämä kyberpuolustuskyvyn vahvistaminen ja tiedustelun vahvistaminen olisi se asia millä nyt nopealla aikataululla tätä uskottavuutta parannettaisiin

rouva puhemies tässä poliittista arviointia tarvitaan aika lailla ja varmaan tällä hetkellä jopa sanoisin vielä enemmän kuin joitakin vuosia sitten koska tilanne tässä maailmassa on jonkun verran muuttunut myös näitten harjoitusten osalta sen takia on merkityksellistä että utva

minun mielestäni poliittinen keskustelu ei ole ehkä mennyt ihan tarpeeksi oikeaan suuntaan jos meillä harjoituksilla tai aseviennillä annetaan liian raakaa tai tai toisentyyppistä kuvaa kuin mikä on se poliittinen arvio ainakin virkamiestasolta vaikkapa ulkoministeriön puolelta tässä toivoisin meiltä aika lailla semmoista maltillista suhtautumista ja huomioimista että kaikki tämä keskustelu on sitä poliittista vaikuttamista joka näyttäytyy ulospäin
arvoisa rouva puhemies kansainvälistä harjoitustoimintaa tarvitaan se on selvää sitä on tehty vuodet ja vuosikymmenetkin jo ja ja tulokset ovat olleet monilta osiltaan hyviä ja tarpeellisia osaaminen kasvaa kokemus kasvaa ja sitä kautta suorituskyky kasvaa mutta minä kyllä uskallan olla vähän eri mieltä meillä on erityyppiset painotukset valiokunnan puheenjohtajan kanssa kyllä siitä toisiko tämä uuden elementin tähän harjoittelutoimintaan oma näkemykseni kyllä on että toisi jos me puhumme mittakaavasta aivan toisenlaisesta mittakaavasta kuin muutama lentokone muutama miehistönkuljetuspanssariajoneuvo tai yksi kaksi komppaniaa minä olen itse sen sukupolven edustajia jotka ovat käyneet viimeisiä suuria sotaharjoituksia suomessa kahdeksankymmentä luvun lopulla jolloin meitä oli kymmeniätuhansia nuoria miehiä pyssy kourassa painamassa pitkin lapin metsiä yhdyn kyllä edustaja tuomiojan näkemykseen siitä poliittisen viestin merkityksestä minkä suuret sotaharjoitukset aina muodostavat nyt nähdään aurorat ja zapadit niiden poliittinen vaikutus on huomattava kun edustaja vikman kysyi kysymys taisi päättyä jotenkin muotoiluun etten ymmärrä niin sehän tässä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on on vaikeaa kun ei ymmärretä ikään kuin niitä perusfaktoja jotka liittyvät myös tähän poliittiseen puoleen ei pelkästään suorituskyvyn nostamiseen ja siinä kansainväliseen joka on sinänsä tärkeää minun mielestäni olisi avointa ja rehellistä sanoa myös siitä mittakaavasta ollaanko tässä salissa sitä mieltä että nimenomaan suursotaharjoitukset joissa käytetään esimerkkejä aurorasta tai vaikkapa venäjän zapadista sopisivat suomen maaperälle itse en tällaista pidä tarpeellisena enkä myöskään tasavallan presidentin ja ulkopoliittisen johtomme kaksi vuotta sitten linjaaman peruslinjan

arvoisa rouva puhemies ministeri niinistö on reagoinut oikein ja nopeasti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja tässä ensi vuoden budjetissa puolustusselonteon painotuksia ja linjauksia nyt laitetaan toimeen muun muassa kaikkien puolustushaarojen välittömän valmiuden joukkojen ja valmiusjoukkojen kehittäminen

ja uusien suorituskykyjen kehittäminen tiedustelu kyberpuolustus ja kaukovaikuttaminen pidän hyvänä sitä että meillä myös lisätään resursseja laajasti puolustusvoimille ja puolustamiseen me olemme olleet mukana aurora sotaharjoituksessa käytetään siitä sitten nimeä suurharjoitus tai tai mitä tahansa harjoittelemassa ruotsin puolustamista sitä miten me auttaisimme ruotsia sellaisessa tilanteessa että ruotsi joutuisi jonkun

mitä vihamielistä siinä olisi jos me harjoittelisimme laajasti eri puolustushaarojen ja meidän ystävämaidemme kanssa oman maamme puolustamista ja avun vastaanottamista voisitteko ministeri niinistö hivenen kertoa mitä siellä aurora suursotaharjoituksessa on harjoiteltu ja minkälaista hyötyä siitä meidän omille joukoille on saatu poliittinen viesti minun mielestäni näissä on ja se on se että suomi haluaa pitää huolta omasta maastaan ja sen puolustamisesta mahdollisimman pitkään omilla joukoilla mutta olemme valmiita myös pyytämään ja vastaanottamaan apua ystävämailtamme jos sitä jossain

se linjaus että näitä vähennetään oli varmasti virhearvio hallituksen alkutaipaleella

on hyvä että käytännössä sitten kuitenkin ollaan aina aina lisäbudjettien avulla tai nyt jo tässä budjettikirjaankin rahoja lisätty niin että että taso on kuitenkin pysynyt korkeana koska aivan samalla lailla kuin niillä on merkitystä meidän omaan

täällä budjettikirjassa aina puhutaan ihan omana otsikkonaan sukupuolten välisestä tasa arvosta ja tässäkin todetaan että naisten hakeutumista sotilastehtäviin ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen edistetään mikä on mielestäni hyvä asia tiedän että ministeri itsekin on on

joka koskee ihan kaikkia sukupuolesta riippumatta vaikka käytännössähän sitä toteutetaan vain tällä miehille pakollisella pakollisella asevelvollisuudella on paljon laajempi se se käsittää kriisinsietokyvyn vahvistamista huoltovarmuutta väestönsuojelua informaatiovaikuttamiseen vastaamista hybridivaikuttamisen eri keinoihin vastaamista yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitoa ja paljon sentyyppisiä tehtäviä jotka sopisivat aivan yhtä lailla naisille kuin miehille kysyisinkin onko ministeriössä tehty pitkän aikavälin suunnitelmia siihen miten me saamme myös naiset mukaan tähän yhteiseen maanpuolustusvelvollisuuteen ja laajan turvallisuuden käsitteen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tästä harjoitteluajatuksesta se on juuri niin kuin täällä on sanottu että jokainen harjoitus lähettää jonkun viestin johonkin suuntaan viestillä on aina lähettäjä välissä on kohinaa ja vastaanottaja tulkitsee sen omasta viitekehyksestään itsenäisenä maana meillä on oikeus tietysti päättää vapaasti miten harjoittelemme ja koska harjoittelemme ehkä suurin paino tässä kanervan esittämässä ajatuksessa kannattaa keskittää siihen miten mahdollinen harjoitus on ajoitettu sillä on erittäin suuri merkitys ministeri niinistöltä mielelläni kuulisin myös nopeita kommentteja siitä minkälaisia poliittisia viestejä ja materiaaliviestejä tässä vaiheessa kun on päättynyt ja aurora on vielä käynnissä minkälaisia näkemyksiä ja mitä oppia sieltä on mahdollisesti suomeen päin kantautunut siitä mitä meidän kannattaa huomioida sitten materiaalitilanteesta meillä on tehty ja tekeillä merkittäviä parannuksia puolustusvoimien materiaalitilanteeseen ja hyvä niin toisaalta on myös huomioitava se että materiaaliasioita pitää tarkastella pitkäjänteisesti meillä on varastossa varastoituna materiaalia joka vaatii jatkuvaa huoltoa jotta se pysyy käyttökunnossa taantuman aikana tähän kunnossapitoon jouduttiin tekemään kiristyksiä ja leikkauksia nyt kysyn miten kumppanuuksiin ja materiaalin kunnossapitoon käytettävät resurssit riittävät tämän uuden talousarvion näkökulmasta kun pidetään mielessä se että valmiusvaatimukset ovat toisaalta samaan aikaan koko ajan kasvaneet

arvoisa puhemies tässä nousi yksi todella iso asia esille edustaja pakkasen puheenvuorossa nimittäin jos katsoo sitä mitä maailmalla nyt tapahtuu ja mitä mekin päivittäin kohtaamme se tapahtuu tuolla bittiavaruudessa ja meillä suomessa on siinä todella paljon osaamista ja niin on onneksi myös puolustushallinnon alalla mutta kysymykseni oikeastaan liittyy siihen arvoisa ministeri että vaikka me osaamme kyllä tehdä hallinnon sisällä asioita me puhumme ict alan kehittämisestä tekin puhutte budjetissa siitä uusien toimintamallien tekemisestä omalla

kaiken kaikkiaan koko valtioneuvostossa minun mielestäni siitä puuttuu yksi iso asia ja se on se kuka meillä omistaa sen tietoturvaan liittyvän toiminnan mitä me teemme tämä on kansainvälisesti tällä hetkellä todella iso asia eli hallinnoinnin lisäksi myös se kuka omistaa sen tekemisen tällä hetkellä kansainväliset isot pörssiyhtiöt toimivat palveluntuottajina rajapintoja on todella paljon miten me voimme huolehtia siitä että tiukan paikan tullen me tiedämme missä tieto on ja kuka lopulta tekee päätökset minne se tieto päätyy
ministeri niinistö enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja kanervalle puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle ensinnäkin kiitos kiittämästä samoin edustaja valiokunnan varapuheenjohtaja karille myös kiitos yritän vastata mahdollisimman moneen esitettyyn kysymykseen yhteistyö puolustusvaliokunnan kanssa sujuu todellakin hyvin olen samaa mieltä edustaja kanervan kanssa siitä että meillä on syytä harjoitella kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista se on puolustusvoimain uusi lakisääteinen tehtävä tehtävä ja sitä on juuri tässä ruotsin pääsotaharjoituksessa aurorassa harjoiteltu tämä myös vastauksena edustaja pakkaselle yhteensopivuus se on olennainen osa yhteistoimintaa vain harjoittelemalla opimme kuten edustaja heinonen totesi harjoituksen sisällöstä tai aurora harjoituksesta saaduista opeista voin kyllä tulla puolustusvaliokunnalle laajemmin kertomaan kunhan sitä on keritty analysoimaan tämä myös edustaja kiurulle vastauksena edustaja kari nosti esiin tämän suursotaharjoituskysymyksen sehän käytännössä tarkoittaa että me lisää kertausharjoittaisimme reserviläisiä tämä on myös myönnän taka ajatukseni tässä jaan tämän huolen kertausharjoitusten määrästä tämä kahdeksantoistatuhatta on korkeintaan tyydyttävä taso joten siinä on vielä parantamisen varaa toisaalta kone ei tällä hetkellä tuota paljon enempää ja puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen myös tässä huolettaa siinä mielessä onkin hyvä että saamme sopimussotilaisiin hieman lisää rahaa ja tätä toivottavasti jatkossakin saamme edustaja pakkanen kysyi suomen osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuoden ohjelma on parhaillaan valmisteilla ja se aikanaan hyväksytään tp utvassa mutta suurin piirtein samalla tasolla pysytään kuin tänäkin vuonna kuitenkin on kaiken aikaa muistettava että puolustuksen kova ydin rakennetaan kotimaassa kriisinhallintavarustus on kohdallaan saamani tiedon mukaan turvallisuudesta ei tingitä edustaja paatero kyseenalaisti selvitystyön joka liittyy vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tämä selvitystehtävä sisältyy valtioneuvoston puolustusselontekoon johon on kirjattu että maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka aputehtävissä taustalla on ongelma jossa vähäisestä resursoinnista ja toiminnan nykyisestä organisoinnista johtuen vapaaehtoisen maanpuolustustyön mahdollisuuksia ei ole kyetty hyödyntämään täysimääräisesti etenkin paikallispuolustukseen ja virka apuun todellakin voisimme saada lisää tehoa mutta tämä selvitys ensin vastaan ja aloitetaan sitten kunnolla keskustelu tämä selvitys valmistuu tämän kuun lopulla edustaja mäkipää nosti esiin varusmiesten kotiuttamisrahan jota hän on ansiokkaasti pitänyt esillä jo smpn kansanedustajavuosistaan alkaen itsekin muistan vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä saaneeni kolmesataa markkaa kotiutumisrahaa ja se oli silloin iso raha nuorelle miehelle tämä on kuitenkin sosiaali ja terveysministeriön momentilta tuleva asia joten täytyy sinnepäin heittää palloa kannatettava ajatus edustaja tuomioja ja edustaja kanerva hieman sanailivat tästä suursotaharjoituksesta ja varmasti tarpeellista realismiakin edustaja tuomioja toi tähän keskusteluun itse voin vain siihen keskusteluun lisätä että saamme kyllä apua jos siitä on hyötyä apua antavalle osapuolelle sen osoittaa historia ja tasavallan presidenttiä mukaillen meidän pitää olla houkutteleva kumppani jos rytinä alkaa on myös muistettava että kansainvälinen harjoitustoiminta on aivan normaali osa niin suomen kuin muidenkin maiden puolustusvoimien niistä linjataan tp utvassa jossa tämä poliittinen harkinta myös tehdään edustaja paatero hieman kyseenalaisti suomen asevientiä väitän että se on hyvinkin vastuullista suomi on suorastaan mallioppilas monellakin mittarilla tp utva ei päätä aseviennistä vaan valtioneuvoston yleisistunto ja suomi ei ole poikennut eun yleisestä linjasta edustaja mikkonen kysyi tasa arvon perään tasa arvoa kehitetään puolustusvoimissa määrätietoisesti mitä tulee naispuolisen ikäluokan kutsuntoihin niin se on varmaankin seuraavien eduskuntavaalien kysymys ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa ratkaistava asia taloudellisesta puolesta voisin mainita sen verran että tietojeni mukaan ainakin noin kolme miljoonaa euroa pitäisi varata jo pelkästään lääkärintarkastuksiin eli aivan resurssivapaa tai kustannusneutraali kysymys tämä ei suinkaan ole edustaja kiuru kysyi materiaalin kunnossapitorahojen riittävyydestä onneksi olemme saaneet valmiuteen ensi vuodelle lisää viisikymmentä miljoonaa euroa siitä menee rahaa myös varaosiin ja kunnossapitoon
voimme jatkaa debattia mutta siirrytään nyt minuutin

ensin se että en nyt koe perustelluksi tukea tasa arvoa ensi sijassa puolustusvoimien tai suomen armeijan sisällä mutta kylläkin laajan kansalaispalveluvelvoitteen toteuttamista suomessa jotka ovat kyllä hieman eri asioita vähänkään enempää siihen sisälle menemättä kerrottakoon että puolustusvaliokunnalla on ajatus ottaa kansalaispalvelukysymys valiokunnan omana asiana suomessa eteenpäin kehitettävänä hankkeena palaan sen verran tähän sotaharjoituskysymykseen että minua häiritsee se terminologinen itsetarkoituksellinen asioiden ympärillä tapahtuva miekkailu sillä minä olen ymmärtänyt niin että suomessa aika lailla yksimielisesti nämä perusteet koetaan tässä suhteessa ei ole kyllä perusteltua että me revittelemme tämän kysymyksen kanssa sillä tavoin kuin tästä keskustelusta voisi nyt päätellä sillä me

arvoisa puhemies itse allekirjoitan tämän saman jonka valiokunnan puheenjohtaja sanoi puolustuksen puolella puolella meillä on laaja yksimielisyys keskeisistä asioista ja hyvä niin yksityiskohdista voidaan miekkailla ja ja se sopii osaltaan tähän parlamentaariseen työhönkin erilaiset mielipiteet ymmärrystä tuovat lisää näköaloja ja niin poispäin haluan kumminkin sanoa lyhyesti vielä tästä edustaja mäkipään ehdotuksesta kotiuttamisrahan palauttamisen osalta asiasta joka on myös meillä valiokunnassa aika ajoin ollut edustaja mäkipään ja muutaman muun meidän kollegamme kautta esillä erittäin kannatettava ajatus ja toivottavasti se päivä vielä tulee että pystytään tällainen solidaarisuus osoittamaan meidän nuorille vielä ministerille yksi kolmasosa periaate puolustuksen budjetin sisäinen rakenne on viime vuosien aikana päässyt vääristymään pahemman kerran nytkin näyttää vielä tämä vääristymä budjettikirjan mukaan olevan missä vaiheessa saataisiin tämä tasapainotettua juttelin yhden pitkäaikaisen parlamentaarikon kanssa joka sanoi että vielä yhdeksänkymmentä luvulla talossa oli periaate että nämä budjetin kokonaisuudet hoidetaan parlamentaarisesti

arvoisa rouva puhemies talousarvioesitys on hyvin laadittu ja on hyvä että siellä on lisäystä aiempiin määrärahoihin mielestäni ministeriö on hyvin onnistunut budjetin laadinnassa ja erityisesti kun tarkkailee ministeri niinistön toimintaa viime aikojen muuttuneessa turvallisuusympäristössä voi todeta että toimeen on tartuttu ja tehty oikeita toimenpiteitä jotta me osaamme oikealla tavalla sopeutua muutokseen ja puolustuskykymme kehittyy erityisen kiitoksen haluaisin sanoa vielä ministeri niinistölle sekä myös ministeri orpolle siitä että maanpuolustuskoulutusyhdistyksen määrärahat vihdoinkin ovat talousar vioesityksessä sillä tasolla kuin niiden kuuluu olla ettei sieltä nyt jälleen kerran yritetä nipistää sitä muutamaa sataa tonnia mehän olemme joka vuosi käyneet tässä salissa epäpyhän näytelmän jossa valtiovarainministeriön säästöjä eduskunnan puolesta sitten palautellaan budjettiin kiitos siitä olisin myös kysynyt kybersodankäyntikyvystä muut maat panostavat tähän vahvasti tuhansia sotilaita värvätään tähän toimintaan olisiko peräti suomessakin jo aika perustaa oma aselaji tätä varten
arvoisa puhemies oikeastaan voisin jatkaa tuosta kyberturvallisuudesta mihin edustaja kopra jäi olisin kysynyt miten puolustusvoimissa nähdään miten ministeri näkee sen meillä siihen riittävästi resursseja ja ennen kaikkea mikä on se työnjako ja sitten se yhteistoiminta koska nämä tilanteethan ovat usein sellaisia että eivät ne eivät ne kohdistu välttämättä puolustusvoimain sisälle mutta aiheuttavat turvallisuusuhkaa ja vaaraa jos nyt ajatellaan että vaikka meidän

arvoisa puhemies euroopan komission puheenjohtaja juncker esitti viime viikolla ajatuksiaan myöskin euroopan puolustusyhteistyön kehittämisestä ja esillä on ollut muun muassa eu armeija ja siinähän on taustalla se että eu mailla tulisi olla kyky puolustautua ilman usan ja naton apua kysyisin nyt puolustusministeriltämme mitä mieltä olette eu armeijasta sitten toinen kysymys presidentti niinistö runsas vuosi sitten tapaamisessaan venäjän presidentti putinin kanssa otti esiin huolensa transpondereista siitä että itämeren alueen turvallisuus on vaarantunut johtuen siitä että siellä lennetään ilman että koneita pystyy tunnistamaan

arvoisa puhemies naisillahan on ollut vuodesta yhdeksänkymmentäviisi alkaen jos oikein vapaaehtoinen varusmiespalvelus mahdollista tänä vuonnahan tähän osallistui oliko se jopa tuhat ja naiset ovat siellä myös edenneet oliko se everstiksi ei se nyt tainnut aivan everstiksi olla mutta kuitenkin edenneet kysyisinkin kuten täällä on joskus heitelty pitäisikö myös naisille tulla tämän pakolliseksi toisaalta sitten vielä kysyisin toista asiaa kun nythän saapumiserät ovat tammikuulla ja heinäkuulla niin olisiko tarvetta

arvoisa puhemies tietysti tuemme puolustusvalmiuden kehittämisessä kaikkia niitä toimia joista olemme olleet yhdessä sopimassa mutta emme halua että näihin linjauksiin tuodaan mitään kautta uusia ja niistä poikkeavia asioita esimerkiksi harjoitustoiminnan kautta tähän liittyen kysymys on siitä että kun suomi ei ole sotilasliiton jäsen emme me tietenkään voi olla harjoittelemassa niitä tehtäviä emmekä myöskään antamassa harjoitusten kautta sellaisia viestejä joita sotilasliitto haluaa tehdä meillä ei ole ketään joka olisi automaattisesti velvollinen tulemaan suomeen apuun eikä meillä ole myöskään tällaista automaattista sotilaallisen avun velvoitetta meillä on lissabonin sopimus ja suomella täytyy sen puitteissa olla valmius auttamaan miten tahtoo ja miten pystyy mutta siten että me haluamme pitää sen kirkkaana että suomi ei tätä kautta tule vedetyksi omasta syystään mihinkään sotatoimiin sitten vielä varautuminen on hyvä asia välttämätön mutta se toinen puoli vaikuttaminen konfliktien ennaltaehkäisyyn ei ole puolustusministeriön asia mutta siihen

kyberuhkiin varautumisessa ja hybridiuhkien torjunnassa olemme suomessa sillä oikealla tasolla millä olla pitäisi olen tietoinen siitä tietenkin että olemme juuri tiedustelulakia valmistelemassa ja toivon mukaan se etenee mahdollisimman nopeasti mutta ovatko nämä keinot mitä meillä nyt on tällä hetkellä käytettävissä riittävän suuret siihen

todellakin kun nyt se tältä syksyltä siirtyy niin tältä puolelta kuin sitten siviilipuolelta ja ja sen valvonnan puolelta niin onko meillä tietoa aikataulusta mitenkä mitenkä se sitten ensi vuonna etenee vai kuinka pitkälle se on siirtymässä tämä naisten ja ja niitten miesten jotka eivät käy asevelvollisuutta yleinen maanpuolustusvelvollisuus on hyvä aihe ja puheenjohtaja tuen kyllä valiokunnassa sitä että tätä käsiteltäisiin koska on on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin kutsunnat siihen mitenkä voisi lisätä ymmärrystä ja kriisinhallintakykyä kaikennäköisissä katastrofeissa luonnonkatastrofeissa ja muissa mitä maassa voi tapahtua kolmantena kysyn kysyimme kirjallisena kysymyksenä tästä neljänsadan rynnäkkökiväärin luovutuksesta maanpuolustuskoulutusyhdistykselle mutta mikä siellä on nyt tilanne niiden osalta vai liittyykö se siihen että mpksta tulisi viranomainen
vastauspuheenvuoropyyntöjä on vielä neljä edustajat pakkanen vikman mika kari ja

arvoisa puhemies suomi on onneksi pitänyt kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja ja koko maan puolustamisen periaatteesta ja se on ollut linja joka on kestänyt hyvin aikaa ja toimintaympäristön muutoksia ja sillä tiellä on toki syytä ja hyvä jatkaa puolustuskyvyn kehittämisen perusteena on suomessa ollut jo vuosikymmeniä vahva maanpuolustustahto ja sen kehittämisessä ja on syytä aina korostaa niin henkilöstön kuin reservin jaksamista ja ajantasaista koulutusta

asevelvollisten ja miksei myös vapaaehtoisten siviiliosaamista on pyrittävä tietenkin hyödyntämään entistä paremmin täällä on noussut keskusteluun

selvitys mpkn tehtävistä pidän tärkeänä että selvitys nyt tehdään kun tässä syksyn aikana saadaan kuulla mitä mitä on tapahtunut ja mitkä tarpeet siellä on sitten käydään avoin keskustelu täällä salissa siitä
arvoisa rouva puhemies on selvää että suomen puolustus perustuu omaan itsenäiseen puolustuskykyymme josta on kaikissa oloissa pidettävä kiinni kuitenkin kansainvälinen yhteistoiminta on hyvä lisä joka

arvoisa rouva puhemies tässä aikaisemmin toin esiin pitkäaikaisen toiveeni kertausharjoitusten tason nostamisesta kahdeksastatoistatuhannesta tästä niin sanotusta lattiatasosta joksi tätä kutsun ministeri kutsuu tasoa vähintään kohtuulliseksi tyydyttävä joo ehkä se sitä on mutta saisi olla paljon korkeampi yksi keskeinen syy siihen että taso on pysynyt alhaalla on puolustusvoimauudistuksessa tehty toinen leikkaus kertausharjoituksia leikattiin mutta leikattiin myös henkilökunnan määrää muistaakseni noin kahdentuhannen hengen verran puolustusvoimilta siirtyi henkilöstöä muihin tehtäviin eläkkeelle ja ja muihin valtion tehtäviin miten näkisitte ministeri pitäisikö meidän lähteä lisäämään myös henkilöstön määrää jotta tämä hyvä tavoite kertausharjoitusten tasosta saataisiin käytännössä toteutumaan ja kun oppositiosta aina aika ajoin annetaan kovaa kritiikkiä niin haluan nyt antaa myös positiivista palautetta ministerille kommentista tasavalta saa apua jos siitä on avunantajalle hyötyä se osoittaa että puolustusministeri ei ymmärrä

arvoisa puhemies haluan itsekin tukea puolustusvaliokunnan puheenjohtajan ehdotusta siitä että me valiokunnassa käsittelisimme sitä miten me varmistamme että myös toinen puoli suomalaisista elikkä naiset pääsevät pääsevät mukaan maanpuolustusvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä harjoittamaan ja harjoittelemaan se on erittäin tärkeää enkä itsekään näe että se tarkoittaa vain kutsuntojen laajentamista vaan se on nimenomaan varmasti ihan omanlaistensa koulutusmahdollisuuksien tarjoamista

me tiedämme että puolustusvoimien henkilökunta on on ollut todella tiukoilla ja on hyvä että näitä sopimussotilaita sinne palkataan tätä ahdinkoa helpottamaan mutta

arvoisa rouva puhemies oli mielenkiintoista kuulla edustaja kanervalta että kansalaispalvelukysymys on esillä puolustusvaliokunnassa omana hankkeenaan jään seuraamaan sitä mielenkiinnolla se on varmastikin seuraavien eduskuntavaalien yksi kysymys turvallisuuspolitiikkaan liittyen edustaja edustaja kari piti tätä kolmasosaperiaatetta vääristyneenä en ole aivan samaa mieltä tässä esittelypuheessani totesin että materiaaliseen valmiuteen menee kolmekymmentäyhdeksän prosenttia eli olemme oikeaan suuntaan menneet budjettikirjaa ei ole aina aivan yksinkertaista lukea niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja hyvin tietää mutta valiokunnassa teidän on mahdollista tarkemmin avata näitä lukuja ja se on myös syytä tehdä koska tämä periaate on kannatettava edustaja kopra kysyi kyberistä siihen ollaan satsattu ja tullaan satsaamaan ehkei oma aselaji tai puolustushaara ole tarpeen mutta tämä on sellainen läpileikkaava teema kaikessa toiminnassa edustaja mikkonen jatkoi tästä kyberpuolustusasiasta tästä on luvassa lisää turvallisuuskomitean toimesta kun yhteiskunnan turvallisuusstrategia piakkoin ymmärtääkseni julkaistaan edustaja kauma kysyi eu armeijasta se ei ole meidän eu puolustusyhteistyölistallamme saati muidenkaan eu maiden eli voi sanoa että mitään eu armeijaa ei ole näköpiirissä siitä yksinkertaisesta syystä että nato maiden puolustusratkaisu on nato ja valtaosa eu maista on nato maita nato maat pitävät kyllä huolen että mitään päällekkäisiä rakenteita ei eun sisälle rakenneta eu puolustusyhteistyö on pitkälti kriisinhallintayhteistyötä jos kohta uudet uhat juuri kyber ja ja hybridi ovat sellaisia joissa voidaan eun puitteissa saada paljon aikaan siitä yksi esimerkki tästä eu nato yhteistyöstä on tietysti helsinkiin perustettu hybridiosaamiskeskus transponderikysymyksestä en tiedä viimeistä tilannetta edustaja mäkipää mäkipää kysyi varusmiesten saapumiseristä se on ajankohtainen kysymys se on parhaillaan selvitteillä pääesikunnassa ja muistaakseni lokakuun loppuun mennessä sieltä on tulossa lisätietoa siitä onko tämä nykyinen saapumiserien määrä kaksi optimaalinen vai pitäisikö niitä olla enemmän pienenä kevennyksenä ehkä voin mainita että silloin kun italiassa oli yleinen asevelvollisuus siellä oli kaksitoista saapumiserää eli joka kuukausi erittäin hyvä valmius pohjois koreassa on tällä hetkellä varusmiespalvelus kymmenen vuotta erinomainen valmius edustaja hoskonen kysyi onko riittävästi resursseja kyberiin ja hybridiuhkiin voin sanoa rehellisesti ettei niitä koskaan riittävästi ole tiedustelulainsäädäntö on välttämättä saatava se on olennaista että me pysymme tilanteen tasalla edustaja paaterolle vastauksena liittyen tiedustelulakiin se on tulossa tammikuussa eli teknisesti ottaen se mahtuu syyskauden asioihin maanpuolustuskoulutusyhdistykselle lahjoitetut neljäsataa rynnäkkökivääriä ovat parhaillaan muutettavina kertalaukeaviksi tämä asia ei liity tähän vapaaehtoisen maanpuolustuksen selvitystyöhön edustaja vikman kysyi ison kansainvälisen harjoituksen valmistelusta voi sanoa että sen valmisteluaika on tyypillisesti kahdesta kolmeen tai jopa neljään vuotta mitä tulee tähän suomen suursotaharjoitukseen tai yhteistoimintaharjoitukseen miksikä sitä haluaa kutsuakaan niin lähinnä tässä on keskustelua herätetty mutta kyllä se on jo vakavasti harkinnassa eri tahoilla jatketaan keskustelua ehkä se harjoitus sieltä joskus tulee jos pitäisi veikata niin vuonna kaksituhattakaksikymmentä edustajat kari ja mikkonen kysyivät puolustusvoimien henkilöstömäärän riittävyydestä puolustusselonteossa määritellään tämä luku kaksitoistatuhatta jonka alle ei sopisi mennä tämä on minimi olen kehottanut pitämään täyttöasteen mahdollisimman korkealla henkilökunnan jaksamisen takia ja sopimussotilaat tosiaan ovat tässä suureksi avuksi nimenomaan varusmieskoulutuksessa kyllä näin

arvoisa puhemies

tässäkinhän on taustalla jälleen kerran eu direktiivi joka pakottaa jäsenmaat ohjaamaan rakentamista energiatehokkaampaan suuntaan ja suomi on totta kai tapansa mukaan euroopan unionin mallimaana ottanut jälleen orjallisesti käyttöönsä direktiivin paljon muita muita maita aikaisemmin silläkin uhalla että nollaenergiarakentaminen voi huonosti toteutettuna vaarantaa suomalaisten terveyden ja aiheuttaa lisätaakkaa veronmaksajille